Niiden on suojeltava kansalaisoikeuksia ja oikeusvaltiota ja oikeusvaltioon kuuluu erottamattomasti lehdistönvapaus, riippumaton tuomioistuin ja demokratia. Nämä oikeudet kuuluvat myös Unkarin kansalaisille, nyt ja myös tuleville Unkarin kansalaisille.